ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö kahdeksan nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies ja kunnioitettu edustajakollegani kanerva ja muut edustajat palaamme arkeen ja esittelen lyhyesti lakivaliokunnan mietinnön jossa on kyse liiketoimintakieltoa koskevan sääntelyn osittaisuudistuksesta esityksessä ehdotukset liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta perustuvat tehostettuun harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelmaan vuosille kaksituhattakaksitoista lukuun ottamatta ehdotusta lain soveltamisalan laajentamisesta ehdotuksessa ehdotetaan liiketoimintakiellosta annetun lain soveltamisalan laajentamista yksityisen elinkeinonharjoittajan kirjanpitolaissa tarkoitettuun ammattitoimintaan merkitystä siis ei enää ole sillä harjoittaako elinkeinonharjoittaja liike vai ammattitoimintaa ehdotus perustuu kirjanpitolain muutoksiin jotka ovat tulleet voimaan voimaan vuoden kaksituhattakuusitoista alussa uudistetussa kirjanpitolaissa liike ja ammattitoimintaa koskevat samat velvollisuudet eikä näiden kahden toiminnan luonnetta tarvitse enää erottaa toisistaan vastaavaa ratkaisua ehdotetaan liiketoimintakiellosta annettuun lakiin jotta soveltamisalan laajennus ei johtaisi yksittäistapauksessa kohtuuttomuuteen esityksessä ehdotetaan että tuomioistuin voi erityisestä syistä määrätä ettei liiketoimintakielto koske tietynlaajuista toimintaa rajanveto liike ja ammattitoiminnan käsitteiden välillä on vaikeaa valiokunta katsoo että esityksessä ehdotettu toimintojen rinnastus on omiaan lisäämään oikeusvarmuutta jolla on liiketoimintakiellosta annetun lain soveltamisessa keskeinen merkitys yhdenmukainen kohtelu on perusteltua myös harmaan talouden torjunnan tavoitteen kannalta jos yksityinen elinkeinonharjoittaja toimii tavalla joka täyttää liiketoimintakiellon edellytykset on myös yhdenvertaisuuden kannalta vaikea esittää perusteluja sille että ammatinharjoittamiseksi luokiteltava toiminta olisi eri asemassa kuin liiketoiminnaksi luokiteltava toiminta esityksessä ehdotetaan myös että liiketoimintakiellon määräämisen edellytyksiä muutetaan siten että liiketoimintakiellon määräämisen perusteena ei voi olla lakisääteisten velvollisuuksien olennainen laiminlyönti jos laiminlyönti johtuu maksukyvyttömyydestä lakiin periaate jonka mukaan yksinomaan normaalin yrittäjäriskin toteutuminen ja yritystoiminnan muuttuminen kannattamattomaksi ei voi olla liiketoimintakiellon määräämisen perusteena lakivaliokunta pitää ehdotettuja liiketoimintakiellon määräämisen edellytysten tarkistuksia kannatettavina epäsuhtaisten ja kohtuuttomien tilanteiden välttämiseksi on tärkeää että maksukyvyttömyydestä johtuva lakisääteisten velvoitteiden laiminlyönti ei johda liiketoimintakiellon

määräämiseen arvoisa puhemies lakivaliokunta kiinnittää huomiota siihen että voimassa olevan säännöksen sanamuodosta liiketoimintakieltoon voidaan määrätä ilmenee että liiketoimintakieltoon määrääminen on harkinnanvaraista tähän periaatteeseen ei esityksessä ehdoteta muutosta lain pykälän ensimmäisessä momentissa tarkoitetuissa tilanteissa liiketoimintakieltoon määräämisen edellytykset määrittyvät pitkälti momentissa tarkoitetun toiminnan vahingollisuutta koskevan kokonaisarvion perusteella esityksessä on todettu että liiketoimintakielto merkitsee varsin tuntuvaa puuttumista kansalaisten toimintavapauteen ja sitä tulisi käyttää vain niissä tapauksissa joissa velkojien sopimuskumppaneiden ja julkisen talouden suojaamiseen on suojaamiseen on ilmeistä tarvetta vastaavasti jos toimintaa voidaan pitää pienimuotoisena ja laiminlyönnit perustuvat enemmänkin taitamattomuuteen tai liiketoimien epäonnistumiseen kuin suunnitelmalliseen edun tavoitteluun sitä vähemmän on tarvetta liiketoimintakiellon vielä muutama sana liiketoimintakiellon tutkimisesta

esityksessä ehdotetaan muutoksia myös menettelysäännöksiin siten että liiketoimintakiellosta annetussa laissa tarkoitetuille valvontaviranomaisille lukuun ottamatta konkurssiasiamiestä annetaan oikeus pyytää liiketoimintakiellon edellytysten tutkintaa myös konkurssilaissa tarkoitettu pesänhoitaja voi ehdotuksen mukaan tehdä tutkintaa koskevan pyynnön voimassa olevan lain mukaan vain syyttäjä voi esittää tällaisen pyynnön tässä tarkoitettu tutkinta tutkinta koskee tilanteita joissa on kyse liiketoimintaan liittyvien lakisääteisten velvollisuuksien olennaisesta laiminlyönnistä mutta joissa ei ole syyllistytty rikolliseen menettelyyn edellytykset tutkisi poliisi taikka tulliviranomainen toimialaansa kuuluvissa kysymyksissä valvontaviranomainen ja pesänhoitaja voisi esittää pyynnön jos sillä olisi perusteltu syy epäillä että laissa tarkoitettu henkilö voidaan määrätä liiketoimintakieltoon

tutkinnan tarpeellisuudesta ehdotettu toimintamalli perustuu aiempana mainittuun harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelmaan kaiken kaikkiaan lakivaliokunta teki tässä perusteellisen työn jälleen kerran ja suoritti perusteelliset asiantuntijakuulemiset ja päätyi tässä mietinnössä tällaiseen lopputulokseen tämä meidän mietintömme on yksimielinen kiitoksia

arvoisa puhemies onnitella lakivaliokuntaa ja sen puheenjohtajaa että he ovat saaneet tästä sinänsä selkeästä asiasta hyvän ja yksimielisen mietinnön aikaiseksi ja uskon että se täällä salissa voidaan suurella yksimielisyydellä hyväksyä itse asiassa tämä lakiesitys perustuu niin kuin valiokunnan puheenjohtajakin totesi edellisen hallituksen harmaan talouden ja talousrikollisuuden vastaiseen torjuntaohjelmaan eli harmaan talouden

se ohjelma muuten on tuottanut yhteiskunnalle verotuloja jo satoja miljoonia euroja harmaa taloushan on siitä viheliäinen että kun joku jossain välttelee veroja tai kiertää lakeja harrastaa vilunkia niin me muut maksamme sen pienituloiset maksavat harmaan talouden vilunkimiesten pelin tämän takia voikin todeta että valitettavasti tämän hallituksen aikana harmaan talouden torjuntaohjelmassa on siirrytty edellisen hallituksen loikka askelista tämmöisiin ehkä babysteppeihin tai jopa jossakin tapauksessa taaksepäin onneksi esimerkiksi veropakolaisten armahduslaki saatiin peruttua sen sijaan sdp on esittänyt että suomi jatkaisi harmaan talouden torjuntaohjelmaa jykevästi ja kärjessä olemme esittäneet kahdennenkymmenennenensimmäisen kohdan ohjelman jolla hallitus voisi jatkaa kriminalisoitaisiin alipalkkaus pidettäisiin huolta siitä että eri tilaajaketjuissa läpinäkyvyys olisi nykyistä parempi näitä esityksiä ei valitettavasti ole kuulunut tämäkin niin kuin on todettu perustuu edellisen hallituksen harmaan talouden torjuntaohjelmaan odotamme että hallitus ottaisi jykevämmän otteen tähän työhön osa harmaata taloutta on verotuksen välttely ja veronkierto nyt tätäkin varten sdp on esittänyt juuri eilen

veronkierron vastaisen torjuntaohjelman jonka on valmistellut sdpn veroasiantuntija harakka toivoisin että hallitus ryhdistäytyisi harmaan talouden torjunnassa ja veronkierron vastaisessa työssä
arvoisa rouva puhemies on tärkeää että nykyinen hallitus jatkaa edellisten hallitusten toimintaa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumiseksi nyt puheena oleva muutos liiketoimintakieltoasiaan on yksi osa tätä harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa tämä on todella tärkeätä toimintaa harmaan talouden huijarit ja veijarit jättäessään verot ja lakisääteiset maksut maksamatta käytännössä langettavat näiden maksujen maksamisen muiden veronmaksajien kontolle aivan kuten edustaja lindtman äskeisessä puheenvuorossaan totesi toinen puoli tällaisten yrittäjien toiminnassa on se että he laittomalla rikollisella toiminnallaan saavat ylivertaista kilpailuetua samalla sektorilla toimiviin muihin yrittäjiin nähden jotka huolehtivat velvoitteistaan

arvoisa puhemies tämä esitys on siis osa tehostettua harmaan talouden vastaista ohjelmaa jonka edellinen hallitus sai aikaan olennaistahan on tässä se että liiketoimintakieltoa ei määrätä määrätä vain taitamattomuudesta vaan entistä selkeämmin tahallisuudesta kun tavoitellaan suurta taloudellista hyötyä esimerkiksi pimittämällä varoja ja voittoja ja kiertämällä veroja kun veronkiertosäädökset ovat kauttaaltaan tiukentuneet ei vain suomessa vaan myös koko euroopassa muun muassa eun viime kesänä hyväksymän veronkiertodirektiivin mukaisesti on paikallaan että seuraamukset myöskin näissä vilunkitapauksissa ovat aikaisempaa vakavammat silloin kun kyseessä on tavoitteellinen taloudellinen väärinkäytös

on oltu huolissaan siitä että aggressiivinen verosuunnittelu pimittää julkisen vallan ja julkisten palveluiden rahoittamiseen tarvittavaa oikeudenmukaista verotuottoa on ikävää että tämä maailmanlaajuinen tahtotila ei heijastu suomen hallituksen työhön ja tästä on huolestuttavana esimerkkinä juuri tuo mainitsemani eun veronkiertodirektiivin kansallisen toimeenpanon aikataulu siis tämä direktiivihän tulee panna kansallisesti toimeen ensi vuoden aikana

edustaja harakka edellä kertoi kyllä ja veronkiertelyyn on puututtu jo edellistä hallitustakin aiemmin toimenpiteitä on on tehty aiempienkin hallitusten aikana hyvä että viime kaudella otettiin käyttöön tämä harmaan talouden ohjelma jota nyt on jatkettu mutta näitä toimenpiteitä on tietysti tehty jo useammillakin hallituskausilla niin kuin on pitänyt tehdäkin harmaan talouden kitkemiseksi pitää jatkaa työtä niin kuin edellä edustajakollegat ovat todenneet joku lopulta maksaa nekin verot jotka jätetään maksamatta tätä harmaata taloutta ja veronkiertoa tapahtuu niin pienempää kuin isompaakin ja toimenpiteitä on osoitettu näihin kaikkiin eri eri kohtiin esimerkiksi kotitalousvähennys on ollut yksi toimiva keino vähentää veronkiertoa ja pimeää työtä ja se on toiminut erinomaisen hyvällä tavalla tässä esityksessä liiketoimintakieltoa tehostetaan niin kuin valiokunnan puheenjohtaja edustaja tolvanen totesi se on kova toimenpide ja ja sitä pitää käyttää oikealla tavalla niin kuin hän toi esille on tilanteita missä missä ongelmat saattavat johtua tahattomuudesta selkeästi ja silloin tällaisissa tilanteissa pitää olla myös keinoja inhimillisyyttä pitää pitää esillä ja antaa myös uusi mahdollisuus yrittäjille nousta sieltä vaikeuksistakin ylös ylös mutta liiketoimintakielto on tehokas keino puuttua myös harmaaseen talouteen ja ja tämä esitys on yksi erinomainen lisätoimenpide jälleen

arvoisa puhemies edustaja heinonen tässä nyt vähän kummallisesti tulkitsi sitä mitä sanoin nimenomaan se suuri ristiriitahan on tässä se että aikaisemmat hallitukset ja erityisesti edellinen hallitus harmaan talouden vastaisessa työssä silloin kun sitä ei vielä muualla euroopassa tai muualla maailmassa pidetty niin tärkeänä valtiovarainministeri jutta urpilainen oli ensimmäinen eu valtiovarainministeri joka kokosi kollegansa tänne helsinkiin keskustelemaan aggressiivisesta verosuunnittelusta vuonna kaksituhattakolmetoista silloin suomi oli etulinjassa ja muut seurasivat perässä nyt se mikä herättää tässä huomiota on se että nyt kun muu maailma on aggressiiviseen aggressiiviseen verosuunnitteluun puuttumassa ihan kaikkia maita myöten niin suomi on se joka tässä ei ole enää aktiivinen tämä muutos joka heijastuu myöskin harmaan talouden ohjelman voimavaroihin joista olemme täällä salissa monta kertaa keskustelleet on silmiinpistävä ja se ei ole

rouva puhemies edustaja harakan puheenvuorossa noin puolet oli ja se puoli oli se että edellinen hallitus ja sen valtiovarainministeri jutta urpilainen ansaitsee kehut siitä miten aktiivisesti ja tarmokkaasti hän pyrki toimimaan sekä unionin tasolla että kansallisella tasolla harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumiseksi sen sijaan ei ole millään tavoin silloisen ministeri urpilaisen toimintaa vähättelevää jos toteamme sen tosiasian että myös nykyinen hallitus on jatkanut toimintaa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumiseksi kerroin aikaisemmin siitä muutoksesta jonka teimme tuli tietty käännetty todistustaakka tämän rikoshyödyn selvittämisessä joka on tärkeä elementti jolla päästään kiinni harmaan talouden tekijän arimpaan paikkaan eli lompakkoon

arvoisa arvoisa puhemies on kyllä pakko todeta että jos tämä hallitus käyttäisi harmaan talouden torjuntaan edes osan siitä innosta ja aktiivisuudesta jonka se on käyttänyt räätälöidäkseen esimerkiksi uusia veronkevennyksiä omille taustaryhmilleen kuten apteekkareille

niin uskon että suomessa olisi tälläkin hetkellä tänä vuonna satoja miljoonia miljoonia enemmän verotuloja on todella niin että viime kaudella tehtiin uraauurtavaa työtä ministeri urpilainen ja täällä istuva ministeri ihalainen veivät tarmokkaasti ja nostivat kärkitavoitteeksi harmaan talouden torjuntaohjelman ja suomi oli etujoukoissa kansainvälisen veronkierron torjunnassa

rouva puhemies kaikkia näitä asioita ja niiden valmisteluvaiheita joihin tässä on viitattu en tunne enkä tiedä missä mennään mutta sen tiedän että jos harmaan talouden uusilla toimenpiteillä ja ja säädöksillä olisi helposti poimittavissa tällaisina matalalla olevina omenina satoja miljoonia lisää valtiolle verotuloja niin varmasti edellinen hallitus ja näissä asioissa erittäin tarmokas valtiovarainministeri jutta urpilainen olisivat ryhtyneet näihin toimiin ja nämä matalalla olevat helposti poimittavissa olevat sadat miljoonat olisi jo siinä vaiheessa otettu parempaan talteen

mennään jo puhujalistaa eteenpäin
arvoisa rouva puhemies tämä laki liiketoimintakiellosta on varsin tervetullut ja yhteen asiaan olisin tässä erityisesti kiinnittänyt huomiota samalla kun

haluamme estää harmaan talouden elintilaa tiukemmalla lainsäädännöllä on myös varmistettava se että rehellisen yrittäjän toiminnan edellytykset myös silloin kun yrittäminen ei ole kannattavaa ja se saattaa johtaa konkurssiin pystytään turvaamaan tässä esityksessä yrittäjäriskin toteutumiseen kiinnitetään paljon huomiota ja erityisesti siihen että jotta tällainen liiketoimintakielto voitaisiin asettaa niin niin sitä kynnystä on tässä nostettu valiokunta kävi tästä erittäin huolellisen hyvän keskustelun että suomessa tämä yrittäjähenkinen ilmapiiri voisi yhä parantua konkurssihan on lain suoma mahdollisuus lopettaa kannattamaton liiketoiminta se ei tarkoita sitä että henkilö joka ajautuu yrittäjänä konkurssiin tekisi jotain väärää näin voi vain käydä minusta hallitus jatkaa tällä hyvällä linjalla tässä tämä yrittäjämyönteisyys näkyy ja liiketoimintakielto ei ole sellainen herkästi ikään kuin hihasta otettava keino jolla sitten estetään tulevaa yrittäjyyttä siinä mielessä olen lakivaliokunnan yksimieliseen esitykseen erittäin tyytyväinen että tähän kiinnitettiin niin paljon huomiota

arvoisa puhemies puhumme todella tärkeästä asiasta harmaan talouden torjunnasta ja haluaisin nyt muistuttaa tälle salille että tämähän sai alkunsa jo aikanaan tarkastusvaliokunnasta tällaisesta matti ahteen työstämästä kahteenkymmeneen toimenpiteen listasta joka haluttiin ottaa tosissaan tästä otettiin ponnin edelliselle kataisen hallitukselle jossa tässäkin kuullusti ministeri urpilainen erittäin erittäin aktiivisesti tarttui näihin toimiin sai aikaan edelläkävijyyttä ja ja lukuisia toimia tällä hetkelläkin tämä harmaan talouden torjunta on tarkastusvaliokunnan työlistalla edustaja heinäluoma tässä vieressä on ja valiokunta järjesti muun muassa viime viime syksynä avoimen kuulemisen tästä harmaan talouden torjunnasta ja veronkierron ehkäisystä ja työstää edelleen tätä asiaa hyvin aktiivisesti eteenpäin valiokunnan voimin mutta se mikä on olennaista tämä asento on nyt muuttunut viime hallituskauteen nähden

hallitus on sinänsä tehnyt muutamia hyviä ratkaisuja ja tässä tapauksessa tämä harmaan talouden resurssileikkauksen peruutus oli tietenkin tärkeä asia mutta ehkä jos sekin aika mikä kulutettiin esimerkiksi siihen että valmisteltiin tätä veropakolaisten armahdussäännöstöä oltaisiin käytetty vaikka tähän veronkiertodirektiivin kansallisen ohjelman toimeenpanoon mistä edustaja harakka tuossa kantoi aiheellista huolta niin varmasti olisimme jo paljon

puhemies on hyvä että tämä laki liiketoimintakiellosta nyt ajanmukaistetaan ja harmaan talouden vastainen työ saa tästä uusia työkaluja on erittäin tärkeää että puutumme veronkiertoon ja ja harmaaseen talouteen myös kansainvälisesti mutta olisin ottanut kaksi asiaa joista joista kansalaiset ottavat yhteyttä meihin kansanedustajiin tänä päivänä ja joissa selvästi ehkä petraaminen olisi paikallaan yksi on se että sähköisillä kauppapaikoilla tapahtuu paljon petollisuutta on kaikenlaista internetkauppiasta joilla ei tätä tavaraa ole olemassakaan ja viranomaisten keinot puuttua tämäntyyppiseen kauppaan näyttävät näyttävät puuttuvan tai olevan vähissä ja kun kun maailma muuttuu enemmän tämän digitaalisen sähköisen kaupankäynnin suuntaan niin pitäisi miettiä tähän tehokkaita keinoja toinen asia josta olen itse iloinen on oikeusministeriön nyt kesällä valmistunut mietintö ulosottoon liittyvien työllistymisen kannustinloukkujen käsittelystä tänne ottaa paljon yhteyttä sinänsä aivan rehellisiä yrittäjiä jotka valitettavasti silloin yhdeksänkymmentä luvun laman aikaan tai myöhemmin ovat joutuneet maksukyvyttömään tilanteeseen ja ja sitten kun heillä olisi halu palata takaisin työelämään niin nämä ulosottoon liittyvät kannustinloukut tämän estävät olisi hyvin tärkeää että myöskin tähän vähän edustaja laukkasen täällä esittämässä hengessä puututtaisiin niin että että ketään ei tahallaan passivoitaisi tässä yhteiskunnassa

vedota salin toisella puolella oleviin henkilöihin että tarttukaa nyt edustaja lindtmanin ojentamaan käteen tarttukaa nyt tähän tarjoukseemme että tehdään yhteistyötä jos teillä kerran on se tavoite jos meillä on yhteinen tavoite aggressiivisen verosuunnittelun laittomaksi tekemisestä ja varojen

sehän juuri kaikkein eniten hyödyttää suomalaista rehellistä kotimarkkinayrittäjää joka esimerkiksi hankintalain tapauksissa joutuu kilpailemaan kansainvälisiä konserneja vastaan joilla on käytettävissään satojen lakimiesten armeija jotka jotka näitä verosuunnitteluohjelmia tekevät ja jos te haluatte todistaa että hallitus on tässä tosissaan eikä esimerkiksi kuten edustaja viitanen tuossa totesi se että harmaan talouden ohjelmasta haluttiin leikata merkittävästi pois ollutkaan teidän varsinainen tarkoituksenne tai tämä veronkiertäjien armahduslaki jonka jouduitte vetämään pois täältä tai se hallintarekisteröinti jonka avulla varoja voidaan jatkossakin piilotella ulkomaille jos ei se olekaan teidän varsinainen ohjelmanne niin todistakaa se tulkaa tähän yhteiseen työhön aggressiivisen verosuunnittelun ja harmaan talouden ehkäisemiseksi